Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, olemme olleet kaikki yhtälailla huolestuneita Egyptin kehityksestä muslimiveljeskunnan johdon alla ja seuranneet, kuinka kansalaisten tyytymättömyys sen hallintoa kohtaan kasvoi kasvamistaan.

Heinäkuun armeijan sotilaallinen väliintulo on nyt kääntänyt jälleen kehityksen suuntaa, ja toivomme tietysti kaikki, että vihdoinkin parempaan suuntaan.

Maa tarvitsee nyt kipeästi taloudellista elpymistä ja hyvinvoinnin kasvua. Ennen kaikkea se tarvitsee poliittisia ratkaisuja, jotka pääsevät eheyttämään Egyptin kansaa.